On tärkeää, että viranomaiset ja poliisi tekevät nyt omaa työtään, ja varmasti meidän ajatuksemme ja myötätuntomme on uhrien ja heidän omaistensa kanssa, mutta samaan aikaan on tärkeää, että jatkamme omaa demokraattista työtämme paremman Euroopan rakentamiseksi. Haluan kiittää kaikkia kollegoita ja komissaaria hyvistä näkökulmista ja puheenvuoroista täällä istunnon aikana. Todellakin tämä CEF ohjelma tulee olemaan aivan keskeisessä roolissa seuraavina vuosina, kun teemme sitä työtä, jolla pyrimme rakentamaan yhteistä digitaalista sisämarkkinaa Eurooppaan ja jolla pyrimme rakentamaan yhteistä energiaunionia. Ne molemmat edellyttävät, että meillä on erittäin toimivat ja hyvät yhteydet, jotta saamme tehokkaan sisämarkkinan aikaan. Totta kai myös liikenne, josta omat esittelijät täällä myöskin nostivat näkökulmia esiin. Aika moni on kiinnittänyt täällä huomiota koheesiorahojen osuuteen. Se on erittäin iso ja merkittävä potti, 10 miljardia euroa. Komissio ehdottaa, että siirrettäisiin koheesiorahoja tähän Verkkojen Eurooppa välineeseen, ja kuten komissaari Bulc totesi, se on erittäin hyvä myös koheesiomaiden kannalta, koska niillä on mahdollisuus saada korkeampaa rahoitusosuutta hankkeisiin tätä kautta. Itse pidän tätä komission ehdotusta erittäin hyvänä samoin kuin sitä, että tuosta rahasta 30 prosenttia olisi kilpailtuna koheesiomaiden välillä, koska se mahdollistaisi, että voisimme todellakin rakentaa isoja merkittäviä eurooppalaisia liikennehankkeita ja huolehtia siitä, että veronmaksajien raha tulee mahdollisimman tehokkaasti käytetyksi.

Näissä isoissa hankkeissa on todella tärkeää, ettei meille tule mitään viivytyksiä, vaan pääsemme nopeassa tahdissa hyväksymään tämän ohjelman ja suunnittelemaan ja toimeenpanemaan sitä, koska kaikki viivytykset isoissa hankkeissa maksavat rahaa.